Arvoisa puhemies, Irakissa on useita vähemmistöryhmiä, joiden kohtelu ei täytä Irakin kansallisia eikä myöskään kansainvälisiä sitoumuksia ja tavoitteita.

Sillä on yli kymmenen tuhannen vuoden historiansa myötä rikas ja arvokas kulttuuriperintö välitettävänään.

Ponnisteluja vähemmistöjen oikeudenmukaiseen kohteluun tulee jatkaa, ja Euroopan unionin on tuettava Irakia tässä työssä. Köyhyyden torjuminen, koulutuksen ja terveydenhuollon parantaminen sekä työllisyyteen liittyvät uudistukset ovat tämän sosiaalisen ja inhimillisen kehityksen kulmakiviä Irakissa.

Yhteiskunnasta ei voi tulla tervettä eikä elinvoimaista, jos naiset eli puolet väestöstä jätetään päätöksenteon ulkopuolelle.